ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö viisi yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdestoista yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies esitän että verotaulukko saa vastalauseessa kahden esitetyn muodon joka siis tarkoittaa että osa autoveron alennuksesta perutaan ja käytetään muun muassa joukkoliikenneyhteyksien turvaamiseen maakunnissa

ehdotan että verotaulukko hyväksytään vastalauseen neljänä mukaisena

arvoisa puheenjohtaja kannatan edustaja vartian tekemää ehdotusta

teen vastalauseen kolme mukaiset muutosehdotukset verotaulukkoon

edustaja uotilan tekemä esitystä

edustaja östmanin tekemää esitystä

uotila on wallinin kannattamana ehdottanut että verotaulukko poistetaan vastalauseen yksi mukaisesti

viitanen on timo harakan kannattamana kannattamana ehdottanut että verotaulukko hyväksytään vastalauseen kahtena mukaisena

östman on sari essayahin kannattamana ehdottanut että verotaulukko hyväksytään vastalauseen kolmena mukaisena ja vielä vartia on touko aallon kannattamana

ehdottanut että verotaulukko hyväksytään vastalauseen neljänä mukaisena

edustajien viitanen ja östman ehdotukset ovat keskenään samansisältöiset joten niistä äänestetään yhdessä ensin äänestetään edustaja uotilan ehdotuksesta edustaja vartian ehdotusta vastaan sitten

voittaneesta

edustaja viitasen ja edustaja östmanin

ehdotusta vastaan

enää ei ottanut kone mutta äänestin jaa

ja tämän jälkeen äänestetään mietinnöstä

viitasen ja peter östmanin ehdotusta vastaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kuusi yleiskeskustelu asiasta päättyi yhdestoista yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

herra puhemies ehdotan että neljäskymmenestoinen pykälä poistetaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies esitän että kahdeksas pykälä hyväksytään vastalauseen kahtena mukaisena

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö viisi yleiskeskustelu asiasta päättyi yhdestoista yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

herra puhemies ehdotan että viiden luvun sadasensimmäinen pykälä poistetaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö kolme

lakiehdotuksen sisällöstä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö yksi nyt nyt päätetään lakiehdotusten

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö neljä

lakiehdotuksen sisällöstä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö yhdeksän nyt päätetään

lakiehdotuksen sisällöstä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kymmenen

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies todellakin finpro tekee erinomaisen arvokasta työtä meidän viennin puolesta ja tässä ehdotettu ehdotus on sinällänsä kyllä kannatettava kiinnitän kuitenkin huomiota siihen että tosiasiassa matkailun tukitoimet ovat vakavasti kärsineet viime vuosien aikana myös tämä suomalaisesta matkailusta huolehtiminen on osa vientiä matkailun edistämistoimintojen alasajo ulkomailla suomen toimipisteiden vähentäminen ja perinteisten matkailuosaajien poistuminen suomen valtion palkkalistoilta on johtanut siihen että erityisesti pienet yritykset ovat vaikeuksissa he eivät saa riittävästi tukea matkailuponnistuksilleen tämä suomi brändi on kuitenkin tärkeä ei teollisuustuotteissa mutta matkailuelinkeinossa kyllä sen takia mielestäni olisi tärkeätä että finpron toimintaa ohjattaisiin ja että sen osalta matkailu saisi suuremman roolin kuin mikä sillä aikaisemmin on ollut tällä on välitön työllisyysvaikutus suoraan suomessa ja nämä rahat ovat myös niitä kuuluisia vientieuroja joita matkailijat suomeen tuovat on ihan sama tulevatko nämä eurot sitten matkailuelinkeinon kautta ne selluloosan myynnistä mutta kyllä tällä matkailu elinkeinolla on itse asiassa suurempi työllistävä vaikutus kuin on monella selluloosan tapaisella tuotteella ei niin etteikö paperiteollisuus ole edelleenkin meidän selkäranka monessa mielessä mutta olen huolissani tästä matkailupuolen toimintojen eräänlaisesta väheksymisestä joka näkyy näissä organisatorisissa ratkaisuissa ja ja sitten myös näissä tukiratkaisuissa tällä puheenvuorollani haluan kannustaa siihen että matkailu saisi finpron toiminnoissa aikaisempaa paremman aseman ja että myös sen voimavaroista

arvoisa

puhemies suomi nousee työllä ja vain työllä ja sieltä kumpuaa hyvinvointia me olemme pieni vientivetoinen maa ja kyllä se niin on että jotta saadaan julkisen talouden kestävyys kuntoon niin meidän täytyy tehdä erittäin laaja valikko toimenpiteitä joilla me saamme uutta kasvua ja nimenomaan vientivetoista kasvua sen takia sdp on esittänyt vientivetoista kasvustrategiaa jota tulemme muuten vielä meidän vaihtoehtobudjetissamme konkretisoimaan siinä aivan keskeisenä osana on matkailun kehittäminen tämä nyt käsillä oleva mietintö on yksimielinen ja se on hyvä siinä taustalla on eu säädöksiä niin kuin olemme saaneet saaneet täällä lukea mutta olen kyllä vähän huolissani siitä miten muuten hallitus pyrkii esimerkiksi matkailun saralla vientiä edistämään toimet ovat aika laihoja jos me todella haluamme tätäkin alaa kehittää niin olisimme niitä kaivanneet ja kun on paljon puhuttu siitä että tarvitsemme uutta työtä suomeen meillä on paljon potentiaalia ja erityisesti lapissa mutta myös monilla muilla sektoreilla kun tässä ei ole aikaa odottaa kun hallituksen kilpailukykytoimet näiden pakkolakien muodossa tulevat voimaan aikaisintaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista tai niin että ne vasta aikaisintaan silloin alkavat vaikuttaa niin kyllä tarvittaisiin tässä ja nyt toimia jotka tulisivat jo heti ensi vuoden alusta voimaan kysynkin läsnä olevilta hallituspuolueiden edustajilta missä viipyvät nämä hallituksen kasvua ja työllisyyttä edistävät

puhemies suomi elää viennistä ja kansainvälistyminen on ollut ongelmissa vuodesta kaksituhattakahdeksan saakka oikeastaan siitä saakka kun lehman brothers kriisi alkoi samalla suomen vientitulot ovat pudonneet ja olemme tehneet aivan tietoisia päätöksiä muun muassa tekesin toimintojen alasajoissa hyvinkin suurissa vientimaissa samalla hallitus on päättänyt lakkauttaa mielestäni varsin onnistuneet shok ohjelmat joilla suomalaista osaamista osattiin kehittää keskittää ja luoda kokonaisuuksia muun muassa sillä tavalla että finpro voi omalta osaltaan näitä asioita kansainvälistää mitä sitten pitäisi tehdä kuten sanottu finpro on ollut toimija joka on vastannut siitä kansainvälisestä toiminnasta että myös pienet ja keskisuuret suomalaiset yritykset ovat voineet tehdä kansainvälistämistä meidän ongelmahan on se että meillä ei ole kuten esimerkiksi meidän kilpailijamaillamme isoja kansainvälisiä vientiyrityksiä jotka tekevät kaupan ja ottavat mukaan ne pienet ja keskisuuret yritykset jotka eivät siihen itse pysty näin ollen kysynkin hallitukselta ja hallituspuolueiden edustajilta mitä te aiotte tehdä sille että shok tyyppinen toiminta jatkuisi ja mitä te aiotte tehdä sille että viennin edistämiseen luotaisiin sellainen malli että myös pienet ja keskisuuret voisivat olla siinä

puhemies kahden edellisen puheenvuoron johdosta on syytä todeta että on hyvä että puhutaan että vienti vetämään se on meidän strategiamme vienti vetämään mutta eihän se puhumalla onnistu kysymyshän on siitä että että suomalaisella työllä ja tuotannolla pitää olla kilpailukykyä ulkomailla ja suomessa ja totta kai se vaatii se vaatii rakenteellisia uudistuksia ja uudistuksia suomen kilpailukyvyn hyväksi valitettavasti edelliset neljä vuotta suomessa jätettiin pitkälti kaikki uudistukset tekemättä nyt on korkea aika parantaa meidän kilpailukykyämme ja se vaatii juuri uudistumista tekemällä ja uudistumalla arvoisa puhemies suomi voi nousta ei ei puhumalla puhumalla vienti lähde liikkeelle
arvoisa puhemies olen tismalleen samaa mieltä edustaja olavi ala nissilän kanssa siitä että suomi ei puhumalla lähde nousuun ja sen takia juuri äsken kysyin täällä hallituspuolueiden edustajilta mitkä ovat niitä toimia joita hallitus tekee matkailun hyväksi nyt nämä pakkopalkanalennukset laskevat meidän kotimaista kysyntää jota myös tarvitaan että ylläpidetään riittävää kysyntää matkailukeskuksissa jotta kilpailukyky siellä on kohdillaan jotta voidaan houkutella myös ulkomaisia matkailijoita en kuullut yhtään tointa kertokaa mitä toimia hallitus tekee matkailun edistämiseksi

hämmästelen tätä että sanotaan että vienti pitää saada vetämään ja hallituksen

ainoa keino mihin se haluaa uskoa on se että vienti nousee sillä että leikataan ihmisten palkkoja pakolla viisi prosenttia tämänkin huonon toimenpiteen hallitus kertoo vaikuttavan sitten vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista eteenpäin on hyvin huolestuttavaa arvoisat hallituspuolueet että hallitus on käytännössä pakastanut suomen kilpailukyvyn ensi vuodelle minä en ole löytänyt täältä budjettikirjasta toimia viennin edistämiseksi viennin vahvistamiseksi tai työllisyyden edistämiseksi ja siksi nämä asiat mitä edustaja heinäluoma omassa puheenvuorossaan muun muassa matkailun osalta otti esiin ovat erittäin tärkeitä kuten sanottu sdpltä on tulossa vaihtoehto jossa me huomioimme nämä asiat tulemme esittämään paljon konkreettisia toimia työllisyyden ja viennin ja ylipäätään yrittäjyyden edellytyksien parantamiseksi
ja vielä vastauspuheenvuorot edustajat heinonen heinäluoma salolainen skinnari ja ala nissilä ja siitä poikki
arvoisa puhemies tärkeää on myös se että emme tee sellaisia ratkaisuja jotka heikentävät matkailua niin kuin viime kaudella tehtiin onneksi ne on nyt korjattu niillä oli aika kohtalokkaita vaikutuksia siihen että kotimaan matkailu väheni ja ja nyt monelta matkailutoimijalta niin pohjoisesta kuin etelästä tulee kiitosta että hyvä että nämä virheet korjattiin ja saatiin uutta uutta vetovoimaa ja ja kasvua tälle alalle kilpailukyky kaiken kaikkiaan vientiasioissa on tietysti se mistä puhutaan ja sen takia edelleen hallitus pitää ovea sepposen selällään yhteiskuntasopimukselle millä tavoiteltaisiin juuri sitä että me voisimme ottaa yhden loikan kiinni meidän verrokkimaitamme ja ja olisimme entistä kilpailukykyisempiä näissä kysymyksissä

me ehkä nyt tätä finpro asiaa tarkastelemme vähän eri tavalla minä olen ihan aidosti huolissani siitä että finpron nimenomaan matkailuun liittyvät toiminnot eivät ole nyt riittävällä tasolla tämä ulkomaan toimintojen alasajo mikä mekissä tehtiin on johtanut selvästi siihen vaikutukseen että meidän lippumme näkyy tuolla maailmalla huonona ja heti kun nämä alasajotoimet alkoivat oli nähtävissä että että sitten ruotsalaiset ja norjalaiset lisäsivät panostuksia omien maidensa matkailun hyväksi ja ovat vieneetkin aika tehokkaasti tehokkaasti markkinoita meiltä tämä pitää korjata tässä ei todellakaan puhe auta niin kuin edustaja ala nissilä sanoi vaan käytännön teot eli finprohon tarvitaan ratkaisuja jotka tukevat matkailua ja ja tukevat pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sitten tässä pitää olla koko strategia mistä edustaja lindtman muun muassa täällä puhui nimittäin tähän tarvitaan myös finnairia ja ajattelen kauhulla että jos nämä tiedot pitävät paikkansa että valtio on luopumassa finnairin osake enemmistöstä niin mitä se tarkoittaa suomalaiselle matkailulle erityisesti pohjois suomessa

lähetystöverkko on kuitenkin se pohja jossa finpron finnfundin ja ja team finlandin on suunniteltu työskentelevän nythän sitä yritetään paikata sillä tavalla että lähetetään tiettyihin lähetystöihin kuusi erityisosaajaa joiden tehtävänä on nimenomaan tämän kaupallisen toiminnan ja miksei myöskin matkailun siinä yhteydessä selvittäminen ja aktiivisuuden lisääminen näissä lähetystöissä mutta kaiken kaikkiaan on kyllä ollut huolestuttavaa se siinä yhdyn kyllä tässä aikaisemmin esitettyihin näkökohtiin että meidän näkyvyytemme ulkomailla on valitettavasti pienentynyt sen takia että on karsittu rajusti

aivan kuten edustaja ala nissilä totesi puhetta kyllä ehkä riittää mutta hallituksella niitä on myös tekojen muodossa nostan nyt esille tämän itsenäisyyspäivän juhlien lakkauttamisen kysymys on kolmestasadastatuhannesta eurosta globaalissa mittakaavassa se on aivan käsittämätön päätös joka pitäisi mielestäni muuttaa mahdollisimman pian ja kuten sanoin kuten edustaja salolainen hyvin tietää esimerkiksi se vaikutus mikä tällä itsenäisyyspäivän juhlalla on ihan jatkumona ja instituutiona kansainvälisesti on moninkertainen suhteessa siihen investointiin näin ollen esitänkin että ensi vuonna kaksituhattakuusitoista ainakin me oppositiossa teemme kaikkemme että tämä kolmeensataantuhanteen saadaan jostain kasaan ja tulemme pitämään nämä juhlat

ei suomen vienti samppanjaa juomalla vielä paljon kukoista olin eilen suomen pankissa vierailin siellä laajemmin todeta että suomen pankin analyysi on täysin sama siitä miten edistetään suomen vientiä joka on erittäin vaikeassa tilanteessa pääjohtaja totesi että meillä on kaikilla oikeus mielipiteeseen mutta ei meillä kaikilla ole oikeus faktoihin jotka ovat tässä hyvin selviä suomalaisella työllä ja tuotannolla pitää olla kilpailukykyä jotta finpro ja muut voivat meidän tuotteitamme tuotteitamme enemmän viedä jos katsomme viimeisiä eun komission tilastoja suomi on toiseksi huonoin kreikan jälkeen sen sijaan sellaiset maat kuten baltian maat kreikka ja irlanti jotka ovat tehneet näitä rakenneuudistuksia ja säästötoimia mitä hallitus on esittämässä

menestyvät se on ainoa suomenkin mahdollisuus

tekemällä ja uudistamalla